Arvoisa puhemies, Yhdysvaltojen NSA urkinnan paljastumisen myötä läntiset demokratiat ovat nyt keskellä ehkä syvintä kriisiään.

Yhdysvallat ja sen kumppanimaat ovat syvällä mukana vakoilukoneistossa. Me muut olemme vaatimattomia tiedon alihankkijoita ja vakoilukohteita. Vuosikymmenten yhteistyöllä Euroopan unionissa saati sitten Natossa ei siis näytä olevan mitään merkitystä. Keskeyttämispäätös on vakava asia, mutta vakavia ovat myös väitetyt rikkomuksetkin. Perinpohjaista selvittämistä ei tässä tilanteessa voida jättää tekemättä. Presidentti Barack Obaman vastaus paljastuneesta ranskalaisten puhelujen urkinnasta kaikki vakoilevat kaikkia ei tyydytä.